toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kymmenes yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anna kontula hanna sarkkisen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja ja hätäkeskustoiminnasta annettua lakia ehdotusten vaikutukset ovat hyviä kansalaisten turvallisuuden ja viranomaisten tehtävien tehokkuuden kannalta

vaikutusta toisaalta siihen ettei vakavia onnettomuuksia pääse syntymään ja myös siihen että sattuneiden onnettomuuksien seurauksia pystytään rajoittamaan merkittävästi myös hätäkeskustoiminnasta annetun lain muutoksilla on ihmisten turvallisuutta parantava vaikutus tällä lainmuutoksella turvattaisiin hätäkeskuslaitoksen toiminnan ja muiden viranomaisten operatiivisen toiminnan tehokkuutta samalla parannetaan oikealaatuisen avun saantia apua tarvitsevalle taholle ja vielä yritän puhua yritän nyt täältä kuulluksi tällä lailla ei missään tapauksessa heikennetä ihmisten perusoikeuksia vaan samalla perusoikeudet paranevat valtaosa viranomaisille välitetyistä tehtävistähän liittyy poliisitoimeen sekä sosiaali ja ter veystoimeen elikkä kansalaisen kannalta hyvä lakiesitys parantaa turvallisuutta ja ja tilannetta suomessa onnettomuuksien kohdatessa
hyvät edustajat siirtäkäähän muut keskustelut tämän salin ulkopuolelle niin että puhutaan täällä tästä asiasta

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta tulee selkeyttämään ja parantamaan viranomaisten tiedonsaantioikeuksia pelastuslain muutokset liittyvät pelastustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä pelastustoimelle säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseen hätäkeskustoiminnasta annetun lain muutokset hätäkeskuslaitoksen oikeuksiin saada tietoja hälytystehtävän alkutoimenpiteiden tai työturvallisuuden varmistamiseksi on myös hyvä että samalla rajavartiolaitoksen asema selkiytyy ja sille annetaan oikeus valtakunnallisen hätäkeskustietojärjestelmän käyttämiseen mielestäni lainmuutos vastaa uusiin haasteellisiin käytännön tarpeisiin meille on tulossa pian myös muita suuria uudistuksia kuten maakunta sosiaali ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistuksia niiden myötä tulee tarve tarkastella lainsäädäntöä uudelleen katson että esityksen muutokset tulevat tehostamaan viranomaisten toimintaa ja ovat tarpeellisia laadukkaiden hätäkeskuspalveluiden turvaamisen kannalta pelastuslain pykälässä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa pelastusviranomaisen oikeudesta saada hätäkeskustietojärjestelmästä pelastusviranomaisen turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeellisia työturvallisuustietoja niin sanottuja varotietoja tämä muutos tulee ehdottomasti parantamaan pelastusviranomaisten työturvallisuutta sekä operatiivisessa toiminnassa että valvontatehtävissä varotiedot koskevat henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja kuten tietoa kohteen tai henkilön vaarallisuudesta tai arvaamattomuudesta myös esimerkiksi kohteen räjähdys tai säteilyvaaraa selkeästi muuttuneessa toimintaympäristössä jossa riskit ovat kasvaneet näidenkin tietojen saaminen parantaa turvallisuutta on myös tarpeellista että esityksessä selkeytetään rajavartiolaitoksen asemaa meripelastuksella on oma hälytysnumero mutta myös numeroon sataankahteentoista otetaan yhteyttä tämän vuoksi on välttämätöntä että rajavartiolaitos voi antaa hätäkeskuslaitokselle ohjeet meripelastukseen liittyvien puheluiden käsittelemisestä ohjeiden ja suunnitelmien antaminen nopeuttaa auttamisketjua ja helpottaa tehtävään sopivan avun avun määrittämistä se myös vapauttaa eri viranomaisten yksiköitä niiden ydintehtäviin ohjeet ja suunnitelmat vaste ehdotuksineen laaditaan rajavartiolaitoksen johdolla yhteistyössä poliisin pelastus sekä sosiaali ja kanssa tällä hetkellä rajavartiolaitoksella ei ole oikeutta tallettaa tietoja suorakäyttöisesti hätäkeskustietojärjestelmään hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin ehdotetaan nyt lisättäväksi säännös rajavartiolaitoksen oikeudesta käyttää hätäkeskustietojärjestelmää sekä tallettaa sinne omaa toimialaansa koskevia tietoja näin kuudennessatoista pykälässä säännös on tarpeellinen joustavan viranomaisyhteistyön takaamiseksi sekä hätäkeskuslaitoksen työmäärän vähentämiseksi kiitos
arvoisa rouva puhemies edustaja raatikainen kävi hyvin läpi tätä esitystä pelastuslain ja hätäkeskuslain uudistamisesta ne tehostavat meidän viranomaistoimintaamme kyllä sisäinen turvallisuus on nyt sellainen joka puhuttaa ja huolettaa montaa suomalaista ja pidän hyvänä sitä että myös tällä sektorilla nyt edetään tällä viikolla myönteinen uutinenhan oli se että maamme hallitus ja sisäministeri risikko kertoivat että he tulevat ensi vuoden täydentävään täydentävään talousarvioon tuomaan kymmenen miljoonaa lisäeuroa poliisimiesten ja poliisinaisten määrän turvaamiseksi myös ensi vuonna meillähän olisi muuten ollut tilanne se että poliisien määrä olisi vähentynyt tämän vuoden lopussa mutta tämä sisäministeri risikon kertoma tieto tästä kymmenen miljoonan lisämäärärahasta poliisien poliisien pitämiseksi työssä tulee takaamaan sen että me pystymme takaamaan vuodenvaihteen jälkeenkin työn näille kahdellesadalle määräaikaiselle poliisille jotka olisivat nyt muuten olleet olleet joutumassa pois poliisin tehtävistä meillä arvoisa puhemies ei yksinkertaisesti ole varaa tinkiä sisäisestä turvallisuudesta aika ajoin tuntuu siltä että tiettyihin asioihin rahaa löytyy kuten talvivaaraan taikka maahanmuuton kustannuksiin mutta tämä sisäinen turvallisuus mikä huolettaa ihan jokaista suomalaista on sellainen mihin näyttää olevan vähän vaikea löytää rahaa ja sen takia haluan nyt antaa kiitosta myös pääministerille joka tänne tuli siitä että tähän poliisimäärään nyt sitten palataan tuon täydentävän

arvoisa rouva puhemies suomessa viranomaisten yhteistyö toimii perinteisesti kansainvälisesti vertaillen hyvin mutta aina näitä puutteita löytyy kun olen tutustunut tähän hallituksen esitykseen niin pidän tätä kyllä ihan käytännön näkökulmastakin tarpeellisena eli tässähän edistetään tiedonsaantioikeuksia eri viranomaisten pelastustoimen ja ja viranomaisten samoin rajavartiolaitoksen viranomaisten kesken kun parannetaan mahdollisuuksia erityisesti pelastusviranomaisten osalta tiedonsaantiin sellaisista rekistereistä joiden tietoja tarvitaan tarvitaan pelastustehtävissä tässä suhteessa hätäkeskuslaitoksen ja ja viranomaisten operatiivisten tehtävien hoitamisen ja erityisesti kiireellisten tehtävien tukipalvelujen osalta tarvitaan tätä tiedonvaihdon joustavoittamista tämä on tärkeää niin pelastustoimen poliisitoimen kuin sosiaali ja terveystoimen viranomaisten näkökulmasta tässähän myös huomioidaan nämä niin sanotut varotiedot jotka ovat arkaluonteisia tietoja eli hätäkeskustietojärjestelmäänhän talletetaan työturvallisuuden kannalta arkaluonteisia henkilötietoja esimerkiksi tietoja rikollisista teoista terveydentilasta ja sellaisia vihjetietoja joita hyödynnetään poliisitoimessa on tietysti ihan kansalaisten perusoikeuksien kannalta tärkeää että näistä säädetään huolellisesti eivätkä näihin tietoihin pääse käsiksi sellaiset henkilöt joiden ei tule päästä mutta se että työturvallisuus taataan kaikille niille viranomaisille jotka ovat näiden henkilöiden kanssa tekemisissä on

arvoisa rouva puhemies kun hätäkeskustoiminnasta puhutaan niin silloin pitää lainsäädännön uudistuksen yhteydessä ja organisaatioiden rakentamisen yhteydessä huomioida hyvin tarkkaan myös kansalaisten tarpeet eli ne kohteet jotka juuri ovat sitten koko tämän toiminnan polttopisteessä hätäkeskuksien kohdalla ihmisten tarpeet ovat juuri sitä että tieto menee perille ja tarvittava apu apu myös vastaavasti oikeaan aikaan oikeaan paikkaan tässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia kun on esimerkiksi kuntaliitoksia osoitteistojen vaihtuessa on ilmennyt myös ongelmia apu ei ole löytänyt oikeaan paikkaan meillä syntyy myös tietokatkoksia hyvin helposti silloin kun on esimerkiksi laajoja sähkökatkosalueita eivät toimikaan enää verkot eivät kännykät pelaa linkit eivät välttämättä pelaa tämäkin pitää huomioida silloin kun tehdään varsinkin laaja alaisia uudistuksia ei riitä yksistään että se organisaatio kuin kunnossa vaan sen pitää toimia ihan sieltä kansalaiselta hätäkeskukseen ja myös sitten takaisin varmaan tarvitaan myös lainsäädännössä tarkastelua siinä rajapinnassa että kun hätäkeskukseen tulee puhelu kansalaiselta niin hätäkeskuksella ei ole muuta mahdollisuutta kuin lähettää sinne apua monessa tapauksessa voi ollakin niin että se apu ei ole sen kaltaista että se vaatisi esimerkiksi ambulanssin paikalle tuloa vaan vaan se pitäisi pystyä jollakin lailla muulla lailla tarkistamaan meillä on tällä hetkellä sairaanhoidossa tilanne jossa nämä hätäkeskuksen kautta tulevat hälytykset ovat lisääntyneet voimakkaasti senkin tutkiminen miksi näin on käynyt on kyllä paikallaan ja silloin on tarkkaan huomioitava että voikin olla että resurssit menevät vähän vääriin kohteisiin resurssien hyödyntämisestä on siinä viime kädessä myös kysymys eli uudistuksissa pitää huomioida myös tekninen toimivuus valitettavasti on hyvin usein käynyt niin että erityisesti valtion tietohallinnossa ilmenee pahoja puutteita ja ongelmia ja tässä mielessä kyllä tämä on hyvin laaja alainen uudistus ja vaatii myös suurta teknistä osaamista
arvoisa puhemies edustaja rossi laajensi keskustelua hiukan tämän aloitteenkin yli mutta mutta tärkeään tärkeään asiaan eli siihen että kansalaisen kannalta todellakin on oleellista se että hätäkeskuslaitokseen ja ja hätäkeskuksiin saa yhteyden nopeasti ja että sitten tarvittava apu olipa kysymys ambulanssista tai paloautosta tai tai

myös tulevina vuosina turvatut niin että siellä on yksinkertaisesti riittävästi henkilöstöä vastaamaan näihin näihin puheluihin riittävän ammattitaitoista henkilöstöä niin että se apu saadaan puhelujen viiveajat eivät kasva ja apu saadaan nopeasti perille tässä suhteessa olen kyllä huolestunut edelleenkin niistä kehyksistä joiden joiden varassa olemme koska jos ne toteutuvat sellaisenaan niin

arvoisa puhemies varsinkin tuolla maaseudulla on äärimmäisen tärkeää että se hätäkeskuksen virkailija joka vastaa joka vastaa siellä hätäkeskus tuntee sen paikan mihin ollaan apua tilaamassa mitä vähemmän on näitä pisteitä sitä hatarammaksi tämä paikallistuntemus menee se mikä on erittäin harmittavaa on että samalla paikalla samalla alueella saattaa olla useampia osoitteita jotka ovat sama osoite vaikka ne ovat eri kunnassa ja se aiheuttaa tämmöistä hämminkiä ja tämä on semmoinen asia mihin pitäisi kiinnittää huomiota mutta ennen muuta haluaisin sanoa tuosta mitä edustaja rossi sanoi

pitäisi talonpoikaisjärkeä käyttää on se että silloin kun ambulanssi tulee paikalle kun esimerkiksi vaikkapa käsi on murtunut tai venähtänyt ja siihen pannaan lasta niin sen jälkeen ambulanssi lähtee pois ja sanoo henkilölle että nyt teidän pitää mennä sitten keskussairaalaan tai terveyskeskukseen tilatkaa taksi tai menkää omalla autolla

voisi ajatella että mikä on kannattavaa mikä ei onko se kannattavaa että ambulanssi menee sinne ja tulee tyhjänä takaisin ja potilas ottaa taksin ja ajaa taksilla sairaalaan ja kaikki nämä korvataan erikseen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia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

arvoisa rouva puhemies yleisradion rahoituksesta tehtävistä ja tulevaisuudesta on pidetty salissa lukuisa määrä puheenvuoroja tälläkin vaalikaudella ja senpä vuoksi ajattelin olla nyt varsin lyhyt lyhyt jo senkin vuoksi että istunto on lyhyt ja monilla edustajilla alkaa suuri valiokunta jotta tämä ylen parlamentaarisen työryhmän tahtotila tulee selväksi myös viimeistään tässä salissa kaikille edustajille teen seuraavanlaisen lausumaehdotuksen tähän hallituksen esitykseen sataneljäkymmentäkuusi

täytyy kyllä sanoa että ihmettelen kovasti että tällainen tilanne nyt voi olla me olemme ennenkin tässä salissa yleisradiota koskevien asioiden yhteydessä ihmetelleet sitä että kun parlamentaarinen työryhmä sai työnsä kunnialla valmiiksi ja se oli hyvä ja tärkeä työ jolla tavallaan ylen tulevaisuus tehtiin ennakoitavaksi ja ja näin ja yhdessä sovittiin että nimenomaisesti yle rahaston tulisi olla kehyksen ulkopuolella tästä eteenpäin niin on käsittämätöntä että miksi ihmeessä ensin hallitus kirjaa että vasta ensi kehysriihessä tähän palataan ja nyt kävi vielä ilmi tästä valiokunnan mietinnöstä että saadun selvityksen mukaan itse asiassa siihen palattaisiinkin vasta syksyn budjettiprosessin yhteydessä vuoden päästä eli nyt nyt kyllä kysymys kuuluu että mistä on kysymys koska kaikkiin hyviin tapoihin ja parlamentaariseen perinteeseen kuuluu kyllä se että parlamentaarista yhteistyötä noudatetaan täällä on ryhmän puheenjohtaja arto satonenkin paikalla ja ryhmä teki hyvää työtä jota olen moneen kertaan täällä kiittänyt ja sanonut että sillä sinänsä pelastettiin vakaaksi vakaaksi ylen tulevaisuus ja nyt sitten tällaisessa hyvin periaatteellisessa kysymyksessä mistä yhteisesti sovittiin hallitus yhtäkkiä ei noudatakaan parlamentaarisen työryhmän työtä siksi minä toivon että viimeistään nyt kun me olemme moneen kertaan täällä sitä kysyneet niin arvoisat hallituspuolueiden edustajat kertokaa mistä on kyse ja vaatikaa hallitukselta toimenpiteitä ja tämän asiantilan muuttamista välittömästi

kyllä demokraattisesti parlamentaarisessa komiteassa tehtyjä päätöksiä pitää kunnioittaa myöskin tässä salissa on aivan käsittämätöntä että tätä asiaa ei ole saatu hoidettua jos vähän palautetaan mieleen mitä satosen komitea päätti sehän päätti muun muassa indeksin jäädyttämisestä vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista ei vielä onneksi ole tehty päätöksiä voin henkilökohtaisesti sanoa että en kannata näitä indeksin jäädyttämisiä minun mielestäni saattavat olla haitaksi journalismille ja vapaalle tiedonvälitykselle ja objektiivisuudelle mutta hyväksyn nämä päätökset sen takia että ne on tehty demokraattisessa järjestyksessä ne on tehty parlamentaarisesti ja niitä on silloin kunnioitettava nyt ihmettelen suunnattomasti

arvoisa rouva puhemies on aivan totta että yleisradion tehtävää ja rahoitusta selvittäneen parlamentaarisen työryhmän elikkä satosen työryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti yleisradion rahoituksen tulisi olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella siirretty sinne kehysten ulkopuolelle kun liikenne ja viestintävaliokunta käsitteli tätä asiaa niin siellä tämä asia myöskin nostettiin esille ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämä on on tarkoitus toteuttaa vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtion talousarvion laadinnan yhteydessä ja siinä talousarvion yhteydessä se miksi sitä ei ole nyt tässä tietysti herättää kysymyksiä miksi sitä ei ole ensi vuoden talousarviossa talousarvion ulkopuolella tietysti herättää kysymyksiä se varmaankin johtuu valtiovarainministeriöstä ja olisiko syynä se että tulevien vuosien niin ensi vuoden kuin myöskin tulevien vuosien kehykset on päätetty maaliskuussa ja tämä satosen työryhmä antoi sen yksimielisen esityksensä kesäkuussa tässä ehkä on myöskin selitys tähän

arvoisa puhemies tiedän että varapuhemiehen ei ole kovin soveliasta täällä puheenvuoroa käyttää mutta ajattelin nyt käyttää kun kyse oli kuitenkin keskeisestä asiasta joka liittyi tähän johtamaani työryhmään joka oli siis parlamentaarinen jossa kaikki puolueet olivat edustettuna en ota kantaa siihen millä aikataululla tämä toteutetaan mutta haluan sanoa sen kyllä ihan suoraan että oli täysin yksiselitteinen ratkaisu että päätettiin että ylen rahoitus on jatkossa kehysten ulkopuolella se se oli täysin yksiselitteinen ratkaisu ja minun mielestäni mitään poikkipuolista sanaa koska saamani tiedon mukaan kaikki muut työryhmän tekemät esitykset ovat menossa eteenpäin niin pidän kyllä erittäin loogisena että myös tämä asia menee menee eteenpäin kuten sanoin millä aikataululla siihen en ota kantaa mutta ratkaisu sinänsä on täysin yksiselitteinen

puheenvuoron että tämä menee eteenpäin se että yleisradio on riippumaton hallituksen kulloisistakin poliittisista linjauksista on hirveän tärkeää sen takia on periaatteellinen kysymys että yleisradion rahoitus on kehysten ulkopuolella se turvaa edelleen sitä että siellä ei tarvitse miettiä esimerkiksi journalistisia päätöksiä tehtäessä että mitähän tästä ajatellaan hallituksessa hallituksessa joka sitten päättää ensi vuoden rahoituksesta sen takia olen tosi iloinen myös siitä että tämä lausumaehdotus on tehty

meillähän on sitten talousarvion päätöskokous joulukuussa ja se hyväksytään joten tässä yhteydessä edellyttäisin että siihen mennessä hallituspuolueet kontaktoisivat keskenään niin että tämä muutos olisi mahdollinen koska puhemies eihän tästä mitään tule että yhteisesti päätetään ja ja sitten kuitenkaan ei heti toteuteta sitten se on tärkeää ja se oli tärkeää kuulla että joka tapauksessa tämä on yksiselitteinen tietenkään muunlaista vastausta tähän ei voisi antaakaan koska parlamentaarinen työryhmä on tämän yhteisesti sopinut

kun me muutimme viime kaudella ylen rahoituspohjaa niin muistutan mieleen että sen tarkoituksena oli se että saadaan tietynlainen työrauha yleen että aina ei tarvitse jännittää sitä minkä verran tulee rahaa ja miten sitä tulee ja mistä sitä tulee mehän elimme aikaa jolloinka oli vielä tv lupamaksu olemassa ja tv lupamaksuilla rahoitettiin no se on totta että yleisradion rahoitus parani aika kivasti siitä silloin kun me saimme sitten yle veron aikaiseksi joka on mielestäni varsin kohtuullinen vero se on niitä harvoja veroja joka on kohtuullinen ja ja joka suhteellisen tasapuolisesti kohtelee kaikkia ihmisiä paitsi että siinäkin tietenkin voisi sinne yläpäähän vielä yhden yhden pykälän nostaa tätä yle veroa mutta siihen ei nytten mennä mutta tätä rahoitusta ei nyt saada kehysten ulkopuolelle niin onko juuri näin että jossakin on päätetty jo nyt että tämä asia nostetaan esille vasta vuonna kaksituhattakahdeksantoista kuten tässä mainittiin äsken sehän tarkoittaa silloin sitä että tämä itse asiassa edustaja viitanenkin menee kaksi vuotta eteenpäin ja se on kyllä aika lailla kohtuuton aika kukaan ei voi tietää missä maailma makaa siihen aikaan kyllä tällaiset päätökset pitää saada tehtyä silloin ja hoidettua maaliin silloin kun ne päätökset on yhteisesti sovittu ja yhteisesti tehty tämän ei pitäisi olla kummoinen asia hoitaa tässä salissa kyllä nyt toivon tosiaan että hallituspuolueet ottaisivat tästä asiasta kopin ja veisivät tämän asian kunnialla loppuun jotta me pääsisimme yhdessä asiassa eteenpäin että joka vuosi olisi tässä samassa tilanteessa se rauhoittaa tilannetta ylessä ja se rauhoittaa tilannetta täällä se myöskin takaa objektiivisen hyvän tiedonvälityksen yleisradiossa se takaa että taso pysyy sellaisena kuin se tänäkin päivänä on ja se on kuulkaa äärimmäisen tärkeää

varapuhemies satonen tuon parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana käytti myöskin puheenvuoron tästä se on tietysti poikkeuksellista täällä salissa mutta on erittäin hyvä tässä yhteydessä että se näkökanta tuli myöskin erittäin selvästi esille itse kyllä uskon keskustan kansanedustajana sen että kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet tähän parlamentaarisen työryhmän yksiselitteiseen ja yksimieliseen päätökseen aivan sata prosenttisesti elleivät yli sata prosenttisesti uskon sen ja uskon myöskin että tämä yleisradion rahoituksen valtiontalouden kehysten ulkopuolelle myöskin selvitetään että onko se mahdollista niin pian kuin se on mahdollista niin se myöskin toteutetaan uskon että sitä selvitetään tätä viedään myöskin hallituksen ministereille tiedoksi ja sitä viestiä viedään eteenpäin toivon että valtiovarainministeriössä myöskin asia selvitetään tämä on sen parlamentaarisen parlamentaarisen työryhmän yksiselitteinen ja yksimielinen päätös toivon että se mahdollisimman nopeasti toteutetaan mutta kuten sanoin me liikenne ja viestintävaliokunnassa saimme tämän selvityksen mikä on nyt myöskin sinne valiokunnan mietintöön kirjattu